Mutta uskon, että tämä prosessi on kaiken kaikkiaan voimaannuttanut, vahvistanut, empowered sekä komissiota että parlamenttia. Siksi ihmettelen vihreitä, jotka ovat päättäneet yksimielisesti äänestää uutta komissiota vastaan, varsinkin kun he itse ovat monesti todenneet, että tämän prosessin aikana he ovat saaneet paljon ja heidän tavoitteitaan on hyväksytty.